2050. Mielestäni on erittäin hyvä, että siinä on hyvin laajasti otettu huomioon yhteiskunnan eri sektorit ja se, miten meidän täytyy uudistaa teollisuutta, kiertotaloutta, ruokatuotantoa, biodiversiteettiä, kestävää liikennettä, kemikaalilainsäädäntöä ja kauppapolitiikkaa. On ihan selvää, että näin merkittävä muutos kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa tarkoittaa sitä, että meidän teollisuutemme pitää uudistua merkittävästi. Samoin se uudistaa myös yhteiskuntia ja tarkoittaa sitä, että meidän on pystyttävä vauhdittamaan innovaatioita Euroopassa, jotta myös meidän teollisuutemme voi hyötyä tästä. Me olemme tulevaisuudessa entistä kilpailukykyisempiä. Monia asioita on kuitenkin tarkasteltava hyvin huolellisesti, muun muassa päästökauppajärjestelmän uudistamista ja hiilitulleja, koska ei ole järkevää luoda päällekkäisiä järjestelmiä. Koko ajan on pyrittävä sellaiseen malliin, että vähennämme päästöjä mahdollisimman markkinaehtoisesti ja tehokkaasti.